Arvoisa puhemies, on tärkeää, että Euroopan unioni tekee yhteistyötä Turkin kanssa. Naton jäsenmaana Turkki on tärkeässä roolissa Euroopan turvallisuuden kannalta, ja kuten tiedämme, myös pakolaiskriisin ratkaisussa Turkilla on tärkeä rooli. Samaan aikaan ei voida kuitenkaan katsoa läpi sormien niitä autoritäärisen hallinnon toimia, joita Turkissa on nyt meneillään. Jo ennen vallankaappausyritystä ei voitu sanoa, että Turkki olisi ollut mikään demokratian mallimaa, mutta nyt ihmisoikeuksia poljetaan entisestään, sananvapautta ja median vapautta rajoitetaan ja oikeusvaltioperiaate ei Turkissa toteudu.

Turkki on Euroopan unionin hakijamaa, ja siltä edellytetään oikeusvaltioperiaatetta ja hyvän hallinnon toteuttamista. On selvää, että myöskään viisumivapaus Turkin kanssa ei voi toteutua ennen kuin Turkki täyttää viisumivapaudelle asetetut edellytykset.